Olen samaa mieltä komissaari Hoganin kanssa siitä, että se ei ole ainoastaan yhteensopiva, vaan oikein ja hyvin toteutettuna se on keskeinen osa Green Dealiä.

Ja silloin kun tavoittelemme näitä kaikkia kolmea, myös taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää Eurooppaa ja maailmaa, kauppapolitiikka on todella tärkeässä roolissa.

Kauppapolitiikka on todella tärkeässä roolissa, jotta saamme sitoutettua muita maailman alueita mukaan. Madridin kokouksessa emme edistyneet niin paljon kuin olisimme toivoneet, ja nyt on tärkeää, että erityisesti Yhdysvaltoja, Kiinaa ja Intiaa saadaan seuraavan vuoden aikana sitoutettua ilmastotyöhön kansainvälisillä sopimuksilla. On tärkeää, että kaikissa uusissa EUn kauppasopimuksissa, myös Mercosur sopimuksessa, on kestävän kehityksen luvut, joita valvoo erillinen komitea.